Ikään kuin näiden kriisimaiden aiemmalla, holtittomalla velkaantumisella ja huonolla talouspolitiikalla ei olisi mitään tekemistä tämän nykyisen tilanteen kanssa. Vaikka itsekin vierastan sitä, että tarvitaan ylipäätään ulkopuolinen taho kertomaan, mitä maassa pitää tehdä, niin on selvää, että ilman väliintuloa näiden maiden taloudet olisivat romahtaneet aivan totaalisesti. Näitä sopeutusohjelmia ei ole kuitenkaan vain tehty rahoitusmarkkinoiden rauhoittamiseen, vaan talouden suunnan muuttamiseen näissä kriisimaissa. Helposti unohtuu, että myös Pohjois Euroopan maiden veronmaksajat ovat kiinnostuneita siitä, mitä heidän rahoillaan ja tuellaan ollaan tekemässä. Toki virhearviota varmasti on tehty ja toimenpiteiden ajoituksessa on ollut ongelmia. Julkisten menojen, muun muassa sosiaalietuuksien, reippaat leikkaukset rakenteellisten uudistusten viivästyessä johtivat sisäisen kulutuskysynnän nopeaan heikkenemiseen. Pienyritykset, jotka kamppailivat jo ennestään rahoituksen niukkuudesta, ajautuivat vaikeuksiin ja konkursseihin, investoinnit laskivat ja taloudellinen toimeliaisuus romahti. Toipuminen on ollut hidasta, koska pk yritysten katoamisen vaikutukset ovat pitkäkestoisia.